Pyytäisin, että voisitte tutustua Kanadan Aasian ja Tyynenmeren alueesta vastaavan entisen ulkoministerin David Kilgourin ja ihmisoikeusjuristi David Matasin jo vuonna 2007 tekemään tutkimukseen, joka on hyvin kattava selvitys Kiinan elinryöstöistä, jotka liittyvät erityisesti Falun Gongin seuraajiin. Samoin Minnesotan yliopiston tutkija Kirk Allison on tehnyt vuonna 2006 tutkimuksen.

Toiminnassa on nimittäin kyse järjestäytyneestä ja suunnitellusta tavasta, jolla elimiä poistetaan paitsi teloitetuilta vangeilta niin myös yhtä lailla eläviltä mielipidevangeilta vastoin heidän tahtoaan. Nämä vangit saattavat elinsiirtojen tuloksena menehtyä operaatioihin tai komplikaatioihin.